Arvoisa puhemies, jos haluamme edistää vaihtoehtoisia polttoaineita on tietenkin erittäin tärkeää, että kuluttajilla on käytössään kattava latauspisteverkko eri puolilla Eurooppaa. Tämä komission toimintasuunnitelma on varsin hyvä ja osoittaa sen, että investointitarpeet ovat todella mittavat. Puhutaan viidestä miljardista eurosta nyt aivan muutamassa vuodessa, ja vielä 20 miljardia lisää pitäisi investoida vuoteen 2025 mennessä, kun puhutaan nimenomaan sähköautoista, vedystä ja kaasusta. On tärkeää, että luomme mahdollisuuksia ihmisille siihen, että sähköautoja voi ladata ennen kaikkea kotona, koska tiedämme, että lataaminen on erittäin hidasta. Rakennusten energiatehokkuusdirektiivissähän otetaan tämä kysymys nyt huomioon, mutta sen lisäksi on hyvä toimintatapa, että ennen kaikkea näiden ydinverkkojen äärelle, kaupunkialueille ja esikaupunkialueille pyritään nyt tuomaan mahdollisimman kattava verkosto.

Näin sen pitää olla myös näiden vaihtoehtoisten polttoaineiden osalta tulevaisuudessakin, mutta infrastruktuurin vauhdittamiseksi on perusteltua, että pyrimme suuntaamaan myös investointiavustuksia nyt tälle alueelle.